Arvoisa puhemies, Morian leirin asukkaat sytyttivät ja polttivat oman leirinsä. Osa leirin asukkaista yritti myös estää palomiesten työtä. Palkkioksi tuhopolttajat voivat saada matkalipun Eurooppaan. Tämä lienee uusin keino tehdä väkivaltainen maihinnousu mantereellemme. Välimerellä purjehtii edelleen eri avustusjärjestöjen laivoja, jotka kulisseista huolimatta ovat ihmissalakuljettajia. Ne vaanivat Libyan rannikon edustalla ja nostavat kumiveneseilaajat laivaan.